päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen

ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja slunga poutsalo
arvoisa puhemies me kaikki joilla on lapsia tiedämme kuinka ensimmäisen lapsen tulo tuo mukanaan toivottavasti ilon ja riemun mutta myös mittavan listan kalliita hankintoja suuri osa näistä hankinnoista voidaan käyttää uudelleen seuraavan lapsen syntyessä kuten turvaistuimet pinnasängyt ja lastenvaunut ensimmäisen lapsen saaminen voidaan helposti nähdä siis myös taloudellisena haasteena tilastokeskuksen tietojen mukaan viime vuoden lopussa lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku oli yksi kahdeksankymmentäviisi lasta kaikista lapsiperheistä kolmilapsisia oli kolmetoista prosenttia ja vain viidessä prosentissa lapsiperheistä oli vähintään neljä alle kahdeksantoista vuotiasta lasta kysynkin ministeri kiurulta miksi hallitus korottaa lapsilisää vasta neljännen lapsen kohdalla eikö lapsilisää kannattaisi korottaa ensimmäisen lapsen kohdalla jos halutaan tukea lapsiperheitä ja kannustaa suomalaisia perheitä lapsentekoon

puhemies niin kuin tässä todettiinkin niin selkeästi perheillä on iso

huoli toimeentulosta olipa tuo perhekoko mikä tahansa mutta koska kysymyksenne koskee nimenomaan etuuksia ja sitä koskevaa esitystä joka eduskuntaan on jaettu ja joka on ministeri pekosen tontilla niin pyrin vastauksessani olemaan lyhyt totean että aivan varmasti kaikilla perheillä on

huoli toimeentulosta mutta tässä tapauksessa on katsottu että erityisen suuri huoli on niillä joilla on monta lasta perheessä muilta osin pidättäydyn nyt ministeri pekosen tontille kuuluvasta asiasta sen enempää ottamasta kantaa mutta huoli toimeentulosta perheiden osalta on ilmeinen ja siitä tietenkin tässäkin hallituksessa pidetään huolta nyt
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aihepiiristä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies tilastokeskuksen kuun vaihteessa julkaiseman väestöennusteen perusteella meidän olisi syytä miettiä toimia miten positiivisesti kannustaisimme perheitä hankkimaan lapsia valtion ensi vuoden budjettiesitys kasaa pilviä tavallisen perheen arkeen liikkuminen asumismenot ja sähkön hinta uhkaavat nousta nousta vaikka toisin yritetään vakuutella henkilökohtainen talous ja työn riittävyyden epävarmuus on yksi annetuista syistä jonka vuoksi lastenhankkimisaikeita lykätään perussuomalaiset esittävät lapsivähennyksen palauttamista lapsiperheille tehtävän verovähennyksen tueksi se tukisi lapsiperheiden taloutta ja vahvistaisi tunnetta että lapset ovat yhteiskunnassamme toivottuja kysynkin ministeri kiurulta näettekö lapsivähennyksen mahdolliset positiiviset vaikutukset perheiden hyvinvointiin niin että voisitte viedä asiaa eteenpäin

arvoisa puhemies tietysti tuo lapsivähennys yksistään liittyy sitten siihen isoon valtiovarainministeriön kuvaan ja nyt kun valtiovarainministeri ei ole paikalla pidättäydyn ottamasta siihen kantaa mutta totean teille edustaja että itse olen aikoinani kyllä kannattanut tätä lapsivähennyspolitiikkaa silloin kun se on tasannut niitä leikkauksia joita lapsiperheiden arkeen on tehty hallituskaudella tällainenkin tilanne oli havaittavissa tältä osin on sanottava että suomalaisten lasten osalta on käsin kosketeltavaa se että lapsiperheköyhyys on suomalaista arkea meillä on noin sataviisikymmentätuhatta lasta jotka elävät

arvoisa puhemies pääministerin sijaisena ja samoin kuin myös valtiovarainministeri on pois ehkä voin muutaman huomion esittää tähän tärkeään asiaan jonka edustaja slunga poutsalo nosti esille lapsiperheköyhyys on tietenkin hyvin surullinen ja ikävä asia pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa ja sitä vastaan tämäkin hallitus tekee työtä jos mietitään vaikkapa juuri niitä monilapsisten perheiden lapsilisien korotuksia niin kun me tiedämme että lapsiperheköyhyys on jakautunut erityisesti yksinhuoltajaperheisiin ja monilapsisiin perheisiin on erittäin tärkeää että hallitus korottaa monilapsisten perheiden lapsilisiä ja samalla esimerkiksi yksinhuoltajien asemaa pystytään parantamaan muistaa että tästä lapsivähennysasiastahan on eduskunnassa myös aikaisemmilla vaalikausilla keskusteltu silloin valtiovarainvaliokunta otti kantaa että se on veroteknisesti aika haastava malli toteuttaa mutta on hyvin tärkeää että erilaisista vaihtoehdoista edelleenkin lapsiperheköyhyyden estämiseksi puhutaan tässä muutamia asioita joita hallitus edistää

arvoisa puhemies helsingin sanomat julkaisi juuri mielipidekirjoituksen naiselta joka kokee surua siitä ettei hänestä kenties tule koskaan isoäitiä kirjoittajan lapsi on naimisissa mutta pari ei halua hankkia lapsia kirjoittaja kertoo että kun joku tuttu kertoo saaneensa lapsenlapsen hänen mieleensä tulee kateus suru ja osattomuuden tunne kirjoitus olkoon muistutuksena meille päättäjille meidän tulisi tehdä poliittinen suunnanmuutos ja alkaa todella kannustamaan lastentekoon me voisimme päättää että suomesta tehdään maailman paras maa lapsiperheille lapsilisää voisi esimerkiksi korottaa jo ensimmäisestä lapsesta vähintään kahden lapsen perhe voisi saada valtion tukeman lainan kolme lasta synnyttäneet naiset naiset voisivat vaikka vapautua kokonaan tuloverosta vähintään tulisi palauttaa verotukseen lapsivähennys perussuomalaisten vaatimuksen mukaisesti kysyn voisiko hallitus ottaa lastentekoon kannustavan perhepolitiikan kärkitavoitteekseen

uskon että koko eduskunta on sen ottanut sillä vahvalla tahtotilalla että tehdään lapsistrategia yhdessä parlamentaarisesti valmistellen ja niin kuin tässä kysymyksessä esitettiin haetaan niitä konkreettisia toimia jotka vievät siihen että suomalaisille syntyy käsitys että tässä maassa jokaista lasta arvostetaan ja jokainen lapsi on meille rakas ja me teemme kaikkemme näiden lasten eteen uskonkin että lapsistrategia varmasti antaa meille kaikille mahdollisuuden olla mukana hakemassa sitä isoa linjaa niin kuin tässä todettiin etuuksien puolella on lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi tehty etuuksien nostoja erityisesti yksinhuoltajille mutta myöskin monilapsisille perheille mutta on myös todettava että monien lapsiperheiden köyhyyden takana on tyypillisesti huoltajan niukka koulutus ja sitä kautta tulotaso työelämän muutos ja mahdollisesti myös työttömyys ja monenlaiset ongelmat perheissä joita ei palveluilla ole

pystytty tukemaan tätä kautta myös näihin tarvitaan yhteiskunnan tukea ja palvelupuolella satsaamme näihinkin asioihin

puhemies se että tehdään suomesta maailman lapsiystävällisin yhteiskunta on ehdottomasti meidän kaikkien yhteinen tavoite lapsiperheiden toimeentuloon liittyvien kysymysten lisäksi pitää tietenkin tarkastella myöskin lapsiperheiden palveluita ja niiden toimivuutta siltä osin ensi vuoden talousarviossa on paljon iloisia uutisia nimenomaan lapsiperheille muun muassa varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään millä on erittäin iso vaikutus varhaiskasvatuksen laadun näkökulmasta ja sen lisäksi palautetaan myöskin kaikkien suomalaisten lasten tasa arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen toinen iso uudistus joka tullaan tekemään tämän vaalikauden aikana vaikutus myöskin perheiden talouteen on toisen asteen tekeminen kokonaan maksuttomaksi kaikille suomalaisille opiskelijoille se on iso panostus suomalaisten opiskelijoiden oppimisen oikeuksiin mikä myöskin tuo sitä helpotusta perheiden taloudelliseen tilanteeseen

edustaja kivisaari puhemies
keskustan eduskuntaryhmä on tänään esittänyt että eduskunta kävisi ajankohtaiskeskustelun lapsi ja perhemyönteisemmän suomen rakentamisesta ja kannan iloa tuntuu että eduskunnalla on valmius ja tahto tähän keskusteluun puhemies vakava ongelma on kuten olemme todenneet lapsiperheköyhyys joka seitsemäs lapsi joutuu elämään köyhyydessä tavoitteena pitää olla siis lapsiperheköyhyyden poistaminen kuten puheenjohtajamme katri kulmuni on todennut keskustan tavoitteiden mukaisesti budjetissa nostetaan pienimpiä vanhempainpäivärahoja ja köyhimpien perheiden lapsilisiä tämä on oikeaa politiikkaa perheet kuitenkin tarvitsevat lisää myös arjen apua oletteko te ministeri kiuru valmis ulottamaan esimerkiksi perhekeskusten toiminnan joka kuntaan ja lisäämään perheiden kotiapua kuten keskusta on esittänyt

arvoisa puhemies nyt kun samassa hallituksessa ollaan niin voi sanoa että yhdessä ollaan hyvin yksituumaisia siitä että nimenomaan lapsiperheiden köyhyyttä pitäisi vähentää ei vain etuuksiin satsaamalla joita esimerkkejä tässä on jo käyty läpi mutta myöskin palveluiden puolella yhdyn siihen että moni perhe saisi riittävän tuen arjessa jaksamiseen kun palveluiden puolella me tukisimme perheitä enemmän tätä kautta nimenomaan kotipalvelun saatavuuden parantaminen on yksi keskeinen asia jolla voidaan puuttua siihen että ne perheet joilla on uhkana että tiputaan jollakin tavalla matkasta tai lapset vähintäänkin joutuvat tilanteeseen jossa korjaavia palveluita viime kädessä saatettaisiin tarjota tälle perheelle niin sitä ennen ennalta ehkäisten pitäisi jo moniin ongelmiin päästä tarttumaan siksi tätä kautta on tehty lapsiperheille hallitusohjelmakirjauksia

puhemies yhdenkään lapsen ei tulisi joutua elämään köyhyydessä eikä yhdenkään lapsen tulisi joutua kasvamaan ilman kotia silti moni lapsi joutuu tänään vietämme ykn kansainvälistä köyhyyden poistamisen päivää tänä vietämme asunnottomien yötä köyhyys ja asunnottomuus koskettavat lapsiperheitä myös meillä meillä suomessa hyvinvointiyhteiskuntamme ei voi toimia näin lapsena koettu köyhyys jättää jäljet jotka haitallisesti voivat vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen meidän aikuisten tärkein tehtävä on pitää huolta siitä että jokainen lapsi saa kasvaa ja kehittyä turvassa leikkiä unelmoida ja oppia olla lapsia sillä rahasta murehtiminen ei ole lasten tehtävä kysynkin ministeri kiurulta miten tämä hallitus pitää huolta siitä että jokainen lapsi tässä maassa saa tarvitsemansa tuet ja palvelut kasvaakseen ja kehittyäkseen turvassa

arvoisa puhemies perustoimeentuloa maksettiin tässä maassa vuonna kaksituhattakahdeksantoista lähes viidellekymmenelleseitsemälletuhannelle lapsiperheelle se on todella paljon koska me tiedämme samaan aikaan niin kuin kysyjäkin tässä esitti että tosiasia on se että syrjäytymisriskit saattavat olla jopa ylisukupolvisia lapsuuden vaikeat taloudelliset olot saattavat kantaa myöskin sinne aikuisuuteen ja jopa kasautua seuraavalle sukupolvelle tätä kautta jos lapsuuden perhe on saanut pitkään toimeentulotukea lapsilla on todennäköisesti aikuisiässä alhaisempi koulutus todennäköisemmin mielenterveysongelmia teiniraskauksia ja myös omia toimeentulo ongelmia siksi tärkeää on kiinnittää huomiota lapsiperheiden köyhyyden taustalla oleviin seikkoihin nimenomaan niihin tekijöihin joita yhteiskuntapolitiikalla voitaisiin nostaa siihen että myös vanhemmat löytäisivät paikan koulutuksen tai

arvoisa puhemies syntyvyys laskee useissa länsimaissa mutta suomessa tilanne on hälyttävämpi kuin muualla naapurimaamme viro on onnistunut kääntämään kriittiseksi muuttuneen syntyvyyskehityksensä ja lapsiperheiden asioita edistetään hyvin laaja alaisesti lapsiperhe etuuksia on nostettu merkittävästi ja ne ovat menneet osin jo suomen ohitse vaikka palkkataso on edelleen selvästi alempi

muka ilmastoystävällistä olla lisääntymättä kohtaavat nuoria aikuisia viron malli eroaa selvästi suomen politiikasta samoin koko ilmapiiri jossa virolaiset tuntuvat näitä asioita pohtivan kysynkin hallitukselta miksi emme tekisi kokonaisperheuudistusta joka ottaisi selvästi huomioon viron kokemukset ja lisäksi lopettaisi nuorten ihmisten perheiden pelottelun lasten ilmastovaikutuksilla

arvoisa puhemies kyllä tämä keskustelu osoittaa hyvin myös sen että varmasti jos joku kotikatsomossa miettii perheen perustamista niin myös tämä keskustelu millä tavalla eduskunnassa asioihin suhtaudutaan itse ajattelen niin että nimenomaan koko yhteiskunnan etu on se että jokainen joka vain suinkin voisi pyrkiä kohti toivottua lapsilukua voisi sen tehdä näin yksinkertaisella asialla kuin ensi vuoteen varattavilla lapsettomuushoitojen mahdollistamisella yhä useammalle voidaan jo antaa täältä signaali siitä että jokainen lapsi on tärkeä ja jokaisella pitäisi olla mahdollisuus toivottuun lapsilukuun mutta myös yhteiskunnallinen keskustelu antaa osansa siihen ollaanko eduskunnassa sitouduttu arvostamaan jokaista joka lapsia hankkii se on erittäin tärkeää että me saisimme lapsia ja arvostaisimme sekä lapsia että heidän perheitään ja siksi lapsistrategiassa jokainen poliittinen ryhmä saa nyt ottaa kantaa siihen mitkä ovat parhaimmat välineet tämän tärkeän tavoitteen toteuttamiseksi työ on jo alkanut valmistelutasolla

puhemies erittäin hyvä että täällä keskustellaan tästä aiheesta ja minusta on erittäin hyvä että meillä näyttäisi olevan puoluerajat ylittävä yhteisymmärrys siitä viestistä että halutaan tehdä mahdolliseksi kuten ministeri kiurukin sanoi että jokainen voisi tavoitella haluamaansa lapsilukua toiseksi yhteiskunnassa on tärkeätä myös se että rakennetaan maata niin että työn ja perheen yhteensovittaminen on kohtuudella mahdollista niin että se ei muodostu esteeksi on todella tärkeätä että viesti on myös se että jokainen suomessa syntyvä lapsi on

perheen ja työn yhteensovittamista ruuhkavuosien arjen kanssa monet meistä omakohtaisestikin sen tuntevat yksi asia mistä me kokoomuksessa kannamme huolta tässä suhteessa on että viime vuosina varsinkin kun kuntien lastenhoitopalvelua on muutettu niin että tämmöistä erillistä kotiin tuotavaa on vähemmän on kotitalousvähennyksestä tullut aiempaa tärkeämpi osa sitä pakettia jolla ruuhkavuosina voidaan hankkia apua kotiin nyt hallitus on leikkaamassa kotitalousvähennystä heikentämässä sitä onko tämä linjassa teidän lapsiperhepolitiikkanne kanssa

arvoisa puhemies tietenkin kun taloutta pidetään tasapainoisessa kunnossa niin kaikki ne päätökset eivät aina ole niin miellyttäviä kuten tiedätte mutta yhdessä niihin on sitouduttu ajattelen että hirvittävän tärkeää että suomalaiset kotitalousvähennystä käyttävät ja kuten tutkimuksista tiedetään suurin osa tavallisista suomalaisista työntekijöistä ja tavallisista perheistä käyttää sitä noin puoleenväliin saakka elikkä ainoastaan hyvin pieni joukko suomalaisista suurituloisista on pystynyt käyttämään sitä koko kotitalousvähennystä ja sehän säilyy valtaosalle kansalaisista aivan samanlaisena kuin tähänkin asti ja se on siis tämän asian taustalla suurin osa suomalaista käyttää sitä siihen noin puoleenväliin tuhanteenviiteensataan euroon muistini mukaan ja niitä kaikista suurimpia kotitalousvähennyksen

arvoisa herra puhemies lapsilisän tulisi astua voimaan heti ensimmäisen lapsen kohdalla kun porkkana syntyvyyden lisäämiseksi luodaan tällä tavoin luodaan parhaat mahdolliset edellytykset lisätä perheen perustamisen houkuttelevuutta vähentämällä taloudellisia esteitä toimivassa yhteiskunnassa on oltava riittävästi sellaisia työpaikkoja joilla tulee toimeen joutumatta turvautumaan sosiaalitukiin jatkuvat yt neuvottelut ja työelämän yhä syvenevä epävarmuus vähentävät nuorten perheenperustamishaluja entisestään siksi onkin erityisen tärkeää että huolehditaan suomessa toimivien yritysten pysymisestä suomessa jos vain verotamme lisää loputkin yritykset ja työpaikat karkaavat pois täältä arvoisa puhemies miten hallitus aikoo houkutella nuoria perheen perustamiseen nykyisessä epävarmassa taloudellisessa toimintaympäristössä
onkohan pääministerin sijainen ministeri kulmuni
arvoisa puhemies edustaja kiinnitti huomiota erittäin tärkeään asiaan mikä liittyy vaikkapa työvoimapulaan ja siihen kuinka nuoret perheet kokevat monenlaista painetta tällä hetkellä yhteiskunnassa olisi hirvittävän tärkeää että työelämässä pystyisi käyttämään joustavasti jo niitä olemassa olevia perhevapaita siihen kannustettaisiin ja erityisesti asia koskee tietenkin nuoria isiä että he uskaltaisivat käyttää niitä vanhempainvapaamahdollisuuksia joita jo nyt on olemassa valitettavan pieni osa meidän nuorista isistä niitä loppuviimein käyttää ja olisi siksi tärkeää että työelämä myös

tällä hetkellä sen kaltainen että monin osin maata kärsitään työvoimapulasta ja tämä on tietenkin hallitukselle erittäin tärkeä asia pystyä taklaamaan että näihin firmoihin saadaan tekijöitä koska tällä hetkellä tilanne on erittäin vaikea monessa metallipajassa ja muissa työpaikoissa

lapsiperheitten toimeentuloon vaikuttavat aivan niin kuin täällä keskustelussa on käynyt ilmi etuudet ja myöskin palvelut ja esimerkiksi se mitkä mahdollisuudet lapsella on harrastaa silloin kun kristillisdemokraatit olivat aikoinaan hallituksessa me olimme aikaansaamassa nimenomaan tämän lapsiperheitten verovähennyksen lapsivähennyksen ja täytyy sanoa että jos katsoo tällä hetkellä eurooppalaisia maita niin niissä monissa satsataan huomattavasti enemmän sekä verotuksellisesti että etuuksien kautta lapsiperheitten toimeentuloon sellaisissa maissa joissa toimeentulo on kuitenkin paljon alhaisempi kuin suomessa

arvoisa puhemies kuten tässä keskustelussa esiin on tullutkin niin hallitusohjelman mukaisesti hallitus on kohdistanut nimenomaan lapsiperheköyhyyden vähentämisen kannalta keskeisimpiin toimiin ne parannukset joita ensi vuoden budjetissa on yksinhuoltajien aseman parantaminen opiskelevien vanhempien aseman parantaminen monilapsisten perheiden lapsilisän korottaminen

sallivuus sille että vanhempainvapaita käytetään erityisesti miesten osalta mikä tälläkään hetkellä ei valitettavasti toteudu aivan kokonaisuudessaan joten keskustelu syntyvyydestä on mitä suurimmassa määrin myös keskustelua nuorten isien mahdollisuuksista käyttää perhevapaita

arvoisa puhemies lapsettomuus koskettaa syvästi niitä jotka eivät voi saada lasta tiedän tämän kokemuksesta valinnan mahdollisuutta ei ole siltä ei ole suojattu olivat tulot mitkä tahansa tästä ryhmästä me emme juuri täällä puhu lapsettomuushoidot ovat raskaita ja myös kalliita varsinkin jos ei saa hoitoja julkisessa terveydenhuollossa ministeri kiuru te totesitte että hallituksella on jonkinlaisia panostuksia lapsettomuuden hoitoon ja kysynkin teiltä nyt mitä hallitus tekee konkreettisesti tämän ryhmän eteen siten että myös hekin voisivat nauttia siitä että saisivat hoitoja helpommin ehkä ikärajoja joustavammiksi ja heidän psyykkinen hyvinvointinsa otettaisiin huomioon koska lapsettomuus on hyvin surullinen ja vakava asia ja tuntuu että siihen on hyvin vähän panostuksia
arvoisa puhemies kiitän syvästi sitä tapaa jolla esititte tämän kysymyksen koska puhuitte monen sellaisen ihmisen puolesta jolla ei ole mahdollisuutta osallistua näihin synnytystalkookeskusteluihin jotka varmasti kyllä vetävät

että meidän ei pidä ketään pelotella ei syytellä eikä osoitella jokainen varmasti suomessa tekee osansa siinä että me voisimme pärjätä syntyvyyden osalta maana paremmin minusta kysymyksenne oli aiheellinen nimenomaan siksi että miten me tuemme itsekin tunnistan sen että palveluiden osalta me emme riittävällä tavalla auta ihmisiä jotka painiskelevat tämän asian ympärillä ensimmäistä kertaa saan olla mukana yli kahdentoista vuoden

arvoisa puhemies lapsista puhuminen tässä salissa on aina tärkeää ja kannatettavaa käyty keskustelu on kuitenkin keskittynyt lähinnä jo olemassa oleviin lapsiin ja monilapsisiin perheisiin mutta kun me tarvitsisimme niitä uusia lapsia niitä ensimmäisiä lapsia perheitä painostetaan lähettämään lapset yhteiskunnan kasvatettaviksi ilmastonmuutoksen nimissä lietsotaan lapsivastaisuutta teemalla lapsen tekemättä jättäminen on ekoteko ja lapsen kanssa kotona olevia vanhempia pyritään syyllistämään valtion taloudellisesta tilasta

arvoisa puhemies itse ajattelen että se että tästä hallituksesta löytyy perheministeri osoittaa jo suunnan niille asioille mitkä ovat tärkeitä on muistettava että eussa suomen syntyvyys on tosiasiassa pudonnut eniten tällä vuosikymmenellä siltä osin kysymys on varsin aiheellinen mutta ilmiö ei ole uusi kuulkaa meillä on olemassa maakuntia joissa väestömäärä on laskenut jo yhdeksäntoista vuotta eikä kovin paljon ole lopautettu silmää minun pitää sanoa että asia on niin että tämä on yhteisen poliittisen päätöksenteon kohteena meidän pitää katsoa yli vaalikausien ja tehdä yhteinen suunnitelma siitä mitä tehdään nyt ensimmäistä kertaa ollaan tekemässä lapsistrategiaa jossa politiikan toiminnan vaikutukset arvioidaan niin että me pystymme tekemään sillä myös vaikuttavuutta seuraavillekin hallituskausille siltä osin ei pidä pelotella niin kuin tässä äsken sanoin ei pidä dramatisoida mieluummin kääritään hihat ja tehdään näitä asioita ja päätöksiä yhdessä kun

arvoisa puhemies tämä hallitus tekee paljon käytännön ratkaisuja sen lapsiystävällisemmän yhteiskunnan luomiseksi kuten olemme kuulleet niin sen lisäksi että panostetaan lapsiperheköyhyyden vähentämiseen ja panostetaan koulutukseen kaikilla asteilla myöskin varhaiskasvatuksessa sekä uudistetaan vanhempainvapaita tehdään myöskin sellaisia ratkaisuja jotka hyödyttävät kaikkia suomalaisia lapsiperheitä

mahdollisuuden harrastaa maksutta koulupäivän yhteydessä

ja siihen osoitetaan myöskin merkittävästi rahoitusta jotta me onnistumme tässä tärkeässä kansallisessa hankkeessa

siren
arvoisa puhemies tältä hallitukselta odotettiin suurempia ilmastotekoja nyt kuitenkin kun ministeri on puhunut ilmastoharppauksesta alan tutkija on puhunut korkeintaan muutaman millimetrin liikahduksesta alan asiantuntijat kautta linjan ovat pitäneet hallituksen ilmastotoimia vaatimattomina hallitusohjelman kunnianhimoiset hyvät tavoitteet ovat hautautuneet selvitykseen ja aidosti vaikuttavat toimet on siirretty eteenpäin näillä keinoilla emme ole sillä hiilineutraaliustavoitteen uralla mikä on eduskuntatalon portailla ilmastonuorille luvattu arvoisa ilmastoministeri mikkonen hallituksen ilmastotavoitteiden ja toimien välinen kuilu on niin iso että se vastaa suomen luonnonsuojeluliiton mukaan yli kolmannesta suomen vuosittaisista päästöistä nyt kun tapaamme tulevaisuudesta huolestuneita nuoria tai ilmastoalan asiantuntijoita he kaikki kysyvät samaa mihin jäivät hallituksen ilmastotoimet kuinka paljon hallitus arvioi toimiensa vaikutuksesta päästöjen vähenevän ensi vuonna

arvoisa puhemies tietysti on hyvä muistaa että tämä hallitus on vasta aloittanut taipaleensa ja ensimmäinen budjetti on esittelyssä me olemme sitoutuneet hyvin vahvaan ilmastopolitiikkaan ja meidän yhteinen tavoitteemme on että suomesta tulee hiilineutraali vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi tämä tarkoittaa työtä ihan jokaisella sektorilla ja sen takia me olemme perustaneet myös ilmasto ja ja energiapoliittisen ministerityöryhmän jossa on edustus laajasti monesta eri ministeriöstä jotta näitä toimia tehdään ihan kaikilla sektoreilla ja olemme ottaneet aktiivisesti mukaan myös teollisuuden myös yritykset järjestöt sillä tämä on kaikkien yhteinen asia

valmistelussa ilmastolaki joka tullaan päivittämään niin että siihen otetaan mukaan myös maankäyttösektori nämä tavoitteet päivitetään myös se polku miten sinne mennään olen aivan aivan varma siitä että tuloksia tulee mutta on on selvää että vielä tässä vaiheessa kun ensimmäinen budjetti on vasta käsittelyssä ei hirveän paljon ole vielä niitä kaikkia toiveita pystytty täyttämään mitä tähän

arvoisa puhemies aihe on todella tärkeä huoli on yhteinen kyse on lastemme tulevaisuudesta siitä että meillä on maapallo jolla voi myös tulevaisuudessa elää ministeri mikkonen hyvin kuvasi tätä hallituksen yleistä ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoa joka on

käynnissä tulemme panostamaan raideliikenteeseen ensi vuoden budjetissa tämä on ollut hallitukselta selkeä linjavalinta että laitamme entistä enemmän liikennettä myös raiteille ja tällä tiellä tulemme jatkamaan tulemme myös käynnistämään tiekartan fossiilittomaan liikenteeseen siirtymiseksi ja tämä tullaan tekemään

arvoisa puhemies vuosi toisensa jälkeen hallituksessa nyt istuvat puolueet kertoivat rahoittavansa menolisäykset ympäristölle haitallisia yritystukia karsimalla hallitusneuvotteluihin suunnatessaan esimerkiksi vihreät puhuivat leikkaavansa yritystukia vähintään miljardilla ja vasemmistokin puhui puolesta miljardista mutta miten kävi ensi vuoden budjetista ilmenee ympäristölle haitallisten tukien määräksi kolme pilkku kuusi miljardia euroa tämä on sata miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna arvoisa ministeri miten on mahdollista että kaikkien yritystukipuheiden jälkeen ympäristölle haitallisten tukien määrä kasvaa

arvoisa puhemies nämä yritystuet vaikuttavat olevan tällainen ikiliikkuja joka vaalikaudesta toiseen herättää kovasti debattia ja keskustelua varmasti hyvin tietää suurin osa niistähän on erilaisia verokantoja on tietenkin tärkeää että kun käydään veropoliittista keskustelua sitä lähestytään kansainvälisestä näkökulmasta minkälaisia verolinjauksia muut maat ovat tehneet arvonlisäveron suhteen energiaverotuksen suhteen koska näitä kaikkia voidaan ajatella myös yritystukina mitä ne ehkä suuressa kuvassa jonkun mielestä voivat olla mutta ne ovat myös erittäin kovaa veropolitiikkaa

puhemies ilmastotoimien aika on nyt tätä ovat vaatineet erityisesti nuoret vakaa ja ennakoitava toimintaympäristö on yrityksille erittäin tärkeä jotta ne voivat muuttaa toimintaansa ja luoda jopa uutta liiketoimintaa puhdasta teknologiaa hyödyntäen siksi olisi ollut erittäin tärkeää että vaikuttavista vaikuttavista toimista oltaisiin päätetty jo nyt erinomainen esimerkki muutoksesta on entinen öljy yhtiö neste jonka liikevoitosta yli kahdeksankymmentä prosenttia tulee nykyään uusiutuvan dieselpolttoaineen myynnistä tämä diesel on päästöiltään yhdeksänkymmentä prosenttia pienempi kuin tavallinen dieselpolttoaine

parafiinisen dieselin verotuesta tietysti tässä salissa on keskusteltu jo moneen kertaan ja on hyvä muistaa että siitä dieselistä seitsemänkymmentä prosenttia on fossiilista meillä on erikseen tuki tuki ympäristöystävällisille polttoaineille tai verotus on niillä erilainen on paljon suurempi kuin tämän parafiinisen tuen poisto on kaiken kaikkiaan liikenteen päästöjen vähentäminen ja varmaan liikenneministeri voi voi tästä jatkaa on yksi tärkeä ilmastokeino sitä me haluamme edistää edistämällä vähäpäästöisten autojen parempaa käyttöä niin sähköautojen latausinfraa kuin myös liikennebiokaasun käyttöä liikennebiokaasun käytöstä me saamme myös ilmastohyötyjä sitä kautta että jos sitä varten ei tarvitse esimerkiksi turvemailla turvemailla kasvavaa metsää kaataa että saadaan lantaa levitettyä sinne pellolle vaan me voimme hyödyntää sen lannan energiaksi hyödyntää sitä lämmityksessä hyödyntää sitä liikenteessä ja toisaalta saamme sieltä ravinteet kiertoon niin tämä on yksi konkreettinen

arvoisa puhemies kuten äskeisessä vastauksessa jo kerroin tulemme asettamaan työryhmän fossiilittomaan fossiilittomaan liikenteeseen siirtymiseksi ja tämä työryhmä tullaan asettamaan aivan näinä näinä hetkinä tämä on tietenkin tärkeä pohja sille että saamme ennakoitavuutta suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä millä tavoin liikenteen päästöjä voidaan vähentää meillä on tavoitteena että liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ja meillä on tässä paljon tehtävänä niiden asioiden lisäksi joita aiemmin sanoin raideliikenteeseen panostaminen tulemme myös tekemään lukuisia muita toimia joita ensi vuoden talousarvioonkin on otettu ennätykselliset kävelyn ja pyöräilyn edistämisen panostukset kaksikymmentäneljä pilkku viisi miljoonaa euroa ensi vuodelle enemmän rahaa ja

ole tulossa ja suomessa esimerkiksi verotuksen osalta se on alle eurooppalaisen minimitason tälläkin hetkellä ja tietenkin kehitys on mennyt sikäli hurjasti eteenpäin siitä kun näitä malleja on luotu että nykyäänhän sekoitevelvoitekin on jo edistynyt siitä mitä se aikanaan on ollut

puhemies suomi on tehnyt pitkän työn uusiutuvan energian käytön edistämiseksi ja onnistunut siinä erittäin hyvin kannattaa muistaa kaikkien että meillä jo kahdeksankymmentä prosenttia sähköstä tehdään ympäristönkin kannalta päästöttömästi äärimmäisen tärkeä juttu ja toinen suuri vahvuus meillä on suomen metsät kun uusia sellutehtaita tulee tähän maahan ja uusia on vireillä niin tiedämme kaikki hyvin että joka ainoa tehdas tuo ensinnäkin suomelle valtavan tärkeitä vientituloja pitkäkuituisella sellulla on loistavat vientimahdollisuudet joka hetki mutta sitten nousee väkisin mieleen se kysymys kun on erilaisia puheita siitä pitäisikö niitä rakentaa vai eikö pitäisi mahdollisuuksiahan meidän metsämme antavat vaikka kuinka paljon kysynkin maa ja metsätalousministeri jari lepältä kun meillä on tehty pitkällistä metsäntutkimusta mikä teidän näkemyksenne riittävätkö meidän metsävaramme tästähän on käyty keskustelua lehtien palstoilla valtavasti ja on esitetty vastakkaisia mielipiteitä että metsiä ei saisi hakata tämähän palvelee suomalaisten energiantuotantoa parhaalla mahdollisella tavalla mikä on

arvoisa puhemies suomi on käyttänyt ja käyttää ja hoitaa metsiään kestävällä tavalla meidän metsiemme kasvun ja käytön ero on euroopan unionin suurimpia ja se kasvaa koko ajan me olemme sotien jälkeisenä aikana kaksinkertaistaneet meidän metsiemme kasvun samalla me olemme kaksinkertaistaneet hiilensidontakyvyn ja samalla me olemme lisänneet merkittävästi puunkäyttöä tällä on korvattu merkittävästi uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja niin tapahtuu jatkossakin kun metsillä on taloudellinen arvo niin silloin niitä myös hoidetaan jolloin ne yhä enemmän sitovat hiiltä ja jolloin niitä voidaan yhä enemmän käyttää niihin hyviin kestäviin tarkoituksiin joita me haluamme uusia tuotteita tulee kaiken aikaa ja niin kuin täällä jo kollegat totesivat kun meidän tarkoituksemme on päästä eroon fossiilisten raaka aineiden käytöstä niin metsät ovat siinä ratkaisija ja ratkaisun avaimet uusia investointeja tarvitaan ne ovat ympäristön

arvoisa puhemies eräiden ministereiden esittämä kritiikki suomalaista metsäteollisuutta ja ylipäänsä metsien käyttöä kohtaan on monessa mielessä hämmentävää suomessa on pinta alaan suhteutettuna enemmän metsää kuin yhdessäkään toisessa euroopan maassa syynä tähän on vuosisatainen vastuullinen metsätalous jossa kaadetun tilalle istutetaan uutta samasta syystä metsät eivät meillä pala savuna ilmaan kuten monessa muussa maassa toiseksi kasvava hyvin hoidettu metsä syö hiilidioksidia ei pystyyn lahoava ryteikkö ministeri mikkoselta kysyisin onko teidän mielestänne parempi että esimerkiksi sellua tuotetaan kiinassa kivihiilisähköllä kuin vastuullisesti täällä suomessa ja jos suomen metsäpolitiikka on teidän mielestänne vastuutonta tai kestämätöntä mitä maata te käytätte mittatikkuna

arvoisa puhemies kuten me kaikki tiedämme metsät on hyvä uusiutuva luonnonvara ja suomen hyvinvointi niin taloudellinen hyvinvointi kuin myös henkinen hyvinvointi pitkälle perustuu meidän metsiimme meidän metsänhoito on laadukasta mutta entistä enemmän meidän täytyy metsänhoidossa kiinnittää huomiota myös

etelästä niin miten me varmistamme että metsämme pysyvät hyvässä kunnossa ja terveenä siinä auttaa myös se mitä monimuotoisempia metsät ovat ja mitä useampia puulajeja metsissä on minä uskon että tämä metsistä huolehtiminen on on meidän kaikkien ei vain hallituksen vaan koko maan yhteinen tavoite

arvoisa puhemies hallitus aikoo päästöjen vähentämisen varjolla kurjistaa suomalaisten elämää ja yritysten toimintaedellytyksiä historiallisella polttoaineveron kertakorotuksella

ydinenergialainsäädäntö on kuitenkin merkittävä hidaste pienydinvoiman hyödyntämiseksi suomessa lainsäädäntö tulee uudistaa siten että se mahdollistaa näiden pienreaktorien sujuvan luvituksen ja hyödyntämisen uusissa käyttökohteissa mihin toimenpiteisiin

alkuosaan että lähes jokainen hallitushan on korottanut jonkin verran polttoaineverotusta joten sikäli myöskään edustaja vestmanin puolue kokoomus ei ole siitä vapaa koska sitä on käytetty myös viime vaalikaudella aivan niistä samoista syistä kuin tämäkin hallitus tekee esimerkiksi sillä että indeksikorotus tehdään se on se tausta siellä ja samalla laitetaan kolmesataa miljoonaa enemmän joka vuosi tiestöön

ja viimeinen kysymys tähän aihealueeseen

puhemies ilmastopolitiikan rima on hallituksella korkealla mutta arvoisa hallitus te menette sen alta niin että livahtaa ymmärrän hyvin että hallituspuolue vihreät emma kari ja monet muut olivat osoittamassa mieltä tämän hallituksen ilmastopolitiikkaa vastaan eduskunnan edessä sillä toimenpiteitä nyt odotetaan kysyisin teiltä ministeri kulmuni te sanoitte että te leikkaatte haitallisia ympäristötukia jos ne nousevat kolmesta pilkku viidestä miljardista kolmeen pilkku kuuteen miljardiin niin eihän niitä silloin leikata vaan itse asiassa näitä ympäristölle haitallisia tukia rinteen hallitus korottaa eikö näin ministeri kulmuni mutta sitten autovero te pysäytätte sen kehityksen mitä pitkään tehtiin että autoveroa pikkuhiljaa oltaisiin poistamassa ja sitä kautta meidän autokantamme uusiutuisi entistä puhtaammaksi entistä turvallisemmaksi miksi te olette jättäneet tämän keinon kokonaan käyttämättä autovero pois meidän autokantamme uusiutuu ympäristöystävälliseksi

arvoisa arvoisa puhemies tietenkin todeta tähän että päästöoikeuden hintahan muuttaa muotoaan vuosittain markkinamekanismin mukaan ja sen takia sillä on myös vaikutuksia meidän käsittelemäämme budjettiin tämä tietenkin on osittain taustasyynä siihen miksi ne saattavat vuosittain myös vaihdella budjetissa mutta

myös vähennetään sen parafiinisen tuen osalta ja päästöoikeuden hinta tietenkin muuttaa myös muotoaan mutta sitten haluan vielä todeta tähän kun ilmeisesti esititte autoveron poistamista jos ymmärsin kysymyksenne oikein sillähän olisi huomattavia päästöjä lisääviä vaikutuksia koska tällä hetkellä autoverotus on vähäpäästöisissä autoissa pienempi ja suuremmissa autoissa suurempi ja tietenkin liikenteen verotusta liikenneministeriössä katsotaan ja valtiovarainministeriössä mutta

arvoisa puhemies meillä on arviolta noin viisituhattaviisisataa asunnotonta ihmistä suomessa ja tänään vietämme asunnottomien yötä asumistukijärjestelmän tulisi auttaa heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ja mahdollistaa katto pään päälle kaikille vuonna kaksituhattakahdeksan yleistä asumistukea maksettiin vajaa puoli miljardia kun taas tänä vuonna vuonna kaksituhattayhdeksäntoista se on noussut puoleentoista miljardiin onko järjestelmässä valuvika vaikuttaa nimittäin siltä että järjestelmä on paremminkin mahdollistanut vuokrien nousun ja kohtuuhintaisten vuokra asuntojen vähentymisen kuppaako tätä järjestelmää esimerkiksi suomen toiseksi suurimman asumistuen edun hyötyjän kojamon pörssikurssi on noussut reilussa vuodessa seitsemänkymmentäviisi prosenttia ja sieltä on maksettu osinkoja viimeisen viiden vuoden aikana kaksisataaneljäkymmentäkolme miljoonaa josta satakolmekymmentä miljoonaa

tuista vastaava ministeri pekonen on poissa mutta itse vastaan asuntopolitiikasta ja siltä osin voin vastata tähän kysymykseen tänään todellakin vietetään asunnottomien yötä ja se on todella tärkeä vuosittainen muistutus meille siitä että meillä on asunnottomuutta asunnottomuutta ja meidän täytyy tehdä sen eteen toimia hyvät uutiset että suomessa on tehty pitkäjänteisesti työtä asunnottomuuden vähentämiseksi ja suomi on harvoja eu maita joissa asunnottomuus on vähentynyt tätä työtä me tulemme jatkamaan edelleen yksi merkittävä edistys mitä on tapahtunut on se että me olemme pitkäaikaisasunnottomuutta saaneet vähennettyä sillä että on otettu käyttöön tämmöinen asunto ensin periaate eli annetaan ensin asunto tarjotaan sitten apua muihin ongelmiin joita pitkäaikaistyöttömillä usein on

arvoisa puhemies arvoisa ministeri te totesitte monta hyvää lausetta mutta en kuullut vastausta siihen minun varsinaiseen kysymykseeni kysyn toistamiseen edistääkö järjestelmä siis nykyjärjestelmä heikommassa heikommassa asemassa olevien ihmisten arkea vai enemmänkin pörssiyhtiön osingonmaksumahdollisuutta selkeä kysymys johon toivon vastauksen

mikkonen edustaja östman tietää että viime kaudella nämä asumistuet olivat tarkastusvaliokunnan tarkkailussa ja me nimenomaan siellä ison selvityksen pohdimme että mikä on se keino miten asumisen tukea tulisi järjestää koska me tiedämme että tällä hetkellä asumisen tuki on hyvin merkittävä ja itse asiassa se kohdentuu aika suurellekin osalle suomalaisia asumisen tuki on tärkeä koska asuminen on perusoikeus mutta se miten tuet kohdennetaan jotta ne nimenomaan auttaisivat tuen tarvitsijaa eivätkä valuisi kenties jollekin toiselle taholle niin kun tässä te esitätte on erinomaisen tärkeä asia ja tätä täytyy jatkaa ja myös se minkä verran tukea kannattaa maksaa asunnon tarvitsijalle ja minkä verran myös siihen rakentamiseen koska tietysti perusjuurisyy on että meillä ei ole riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja tarjolla ja tämä on yksi asia mihin hallituksessa puututaan me haluamme lisätä kohtuuhintaisen asumisen tarjontaa ja esimerkiksi mal sopimuksissa tullaan ottamaan tämä asunnottomuuden tavoite yhdeksi kriteeriksi

viitanen pia
arvoisa puhemies tänä yönä todellakin syttyvät ne tulet tänä yönä on asunnottomien yö ja kyllä tämä vetää kovin nöyräksi kun ajattelemme sitä että tänä päivänä meillä on ihmisiä joilla ei ole kotia

pidämme huolta heikoimmista ja meidän on pystyttävä toimimaan niin että jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kotiin puhemies kuten ministeri tässä totesi jo usean hallituskauden ajan meillä on tehty tässä hyvää työtä suomi on niitä ainoita maita euroopassa jossa asunnottomuus on vähentynyt mutta varmasti on niin että niin kauan kuin meillä on yksikin ihminen vailla kotia niin kauan meillä on työtä

arvoisa puhemies todellakin on hyvä muistaa että asunnottomuus on tilanne ja olosuhde ei ominaisuus ja me voimme poliittisilla päätöksillä vaikuttaa vaikuttaa tilanteisiin ja olosuhteisiin kuten edustaja viitanen totesi niin tätä on suomessa tehty hyvin pitkäjänteisesti ja suomessa on saatu hyviä tuloksia siitä miten asunnottomuutta on saatu vähennettyä

arvoisa puhemies suomi on ainoa eu maa jossa asunnottomuus on viime vuosina ollut laskussa kohtuuhintaiset ara asunnot ja asunto ensin periaate sekä asunnottomuusohjelmat ovat vaikuttaneet siihen että suomessa on muuhun eurooppaan verrattuna vähän asunnottomuutta jokainen asunnoton on kuitenkin liikaa sillä asunto on ihmisen perustarve

asunnottomuuteen liittyy erityisiä teemoja kuten pelkoa väkivallan ja hyväksikäytön uhkaa yllättävän asunnottomuuden varalta olisi tarjottava koko maassa riittävästi myös naisille turvallisia matalan kynnyksen hätämajoitustiloja ja palveluita miten hallitus aikoo ottaa huomioon asunnottomat naiset seuraavaa asunnottomuustyön ohjelmaa valmisteltaessa

mitä me me tarjoamme asunnottomille huomioidaan myös erilaiset ryhmät niin kuin esimerkiksi naiset he tarvitsevat toisaalta matalan kynnyksen paikkoja joista saa tukea ja heille erikseen kohdennettuja palveluita sillä naisten osalta väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö liittyvät asunnottomuuteen valitettavasti hyvin kiinteästi näihin me olemme tuomassa uusia keinoja uudessa asunnottomuusohjelmassa otamme myös järjestöt hyvin vahvasti yhdessä mukaan tekemään sitä työtä sillä järjestöillä on äärimmäisen tärkeä rooli yhdessä kuntien kanssa siinä että me saamme palveluja ja me saamme asunnottomuutta vähennettyä ja näihin ongelmiin löydetään yhdessä ratkaisuja

arvoisa puhemies nykyinen hallitus lupaa että suomeen tulevien erityisasiantuntijoiden työlupahakemukset tulee saada käsiteltyä kuukaudessa kuukaudessa ja turvapaikkahakemusten käsittelyyn ohjattiin kolmetoista miljoonaa lisävaroja nämä puheet ja ja lisärahat ovat pelkkä silmänkääntötemppu koska todellisuudessa turvapaikkahakemuksia on ensi vuonna käsittelemässä vähemmän käsittelijöitä kuin työperusteisten oleskelulupien käsittelijöitä on huomattavasti vähemmän ensi vuonna erityisasiantuntijoiden työlupien keskimääräiset käsittelyajat ovat kasvaneet kahdestakymmenestäviidestä viiteenkymmeneen päivään vuodessa heinäkuussa kaksituhattakahdeksan tuli voimaan laki että turvapaikkahakemukset tulee käsitellä kuuden kuukauden sisällä nykyisten resurssien varassa on haasteellista päästä tähän tavoitteeseen ja lisäksi se on tarkoittanut että ennen uutta lakia vireillä olevat turvapaikkahakemukset ovat edelleen käsittelemättä maahanmuuttovirastossa on tältä vuodelta rahat loppu ja uhka lomautuksista lomautuksista on olemassa vielä tälle vuodelle mitä hallitus aikoo tehdä tälle asialle vaikka on tiennyt tästä asiasta jo

arvoisa puhemies arvon edustaja kiitos erittäin tärkeästä kysymyksestä maahanmuuttovirasto on pitänyt myös julkisesti esillä ja me olemme sisäministeriönä pitäneet esillä sitä että todella viime vuonna tälle vuodelle tehty budjetti valitettavasti ei ole kyennyt vastaamaan niihin tarpeisiin joita tällä hetkellä maahanmuuttovirastolla on

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

hallituksen esitys jolla aikaistetaan ensi vuodelle alun perin tarkoitetun peruspalveluiden kertaluonteisen kilpailukykysopimuksen päättymiseen liittyvän kahdensadankolmenkymmenenseitsemän miljoonan euron valtionosuuden maksatusta jo tälle kuluvalle vuodelle tämä hallituksen esitys on sinänsä kannatettava mutta kuitenkin kyse on vain maksatuksen aikaistamisesta noin vuodella joten esitys tuo vain väliaikaista helpotusta kuntien talouteen uutta rahaa kunnille ei ole tämän esityksen myötä tiedossa arvoisa puhemies kuntien talous on heikentynyt ja niiden velkaantuminen kiihtynyt varsin nopeasti kuntakentän yhteenlaskettu velkataakka kasvaa arvioiden mukaan kahdestakymmenestä miljardista eurosta noin kolmeenkymmeneen miljardiin euroon jo ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä erityisessä ahdingossa ovat väestön vähenemisestä ja vanhenemisesta kärsivät kunnat joissa yksityisen sektorin työpaikat ovat kortilla toiminnan ja investointien yhteenlasketun rahavirran arvioidaan heikkenevän eniten pienissä alle kuuteentuhanteen asukkaan kunnissa arvoisa puhemies kuntien verotulot ovat talouskasvun heikkenemisen myötä vähentyneet hyvin nopeasti ja kuntaliiton arvioiden mukaan niiden yhteenlaskettu kunnallisverokertymä on jopa kuusisataa miljoonaa euroa ennakoitua pienempi tämä kaikki heijastuu väistämättä myös niiden palvelutasoon suurista kaupungeista vain helsinki tekee nykyhetken arvioiden mukaan ylijäämäisen tilinpäätöksen mikä on erittäin poikkeuksellista tämän tilanteen korjaamiseksi vaaditaan uusia toimia sekä valtiolta että kunnilta monessa kunnassa on hyvinä aikoina eletty valitettavan valitettavan leveästi ja tuhlattu verovaroja vähemmän tarpeellisiin hankkeisiin ja investointeihin kuntien onkin pystyttävä itse tehostamaan toimintaansa ja palvelutuotantoaan kunnallisveron korotukset eivät ole oikea tie vaikka niitä suunnitteleekin alustavien tietojen mukaan jopa noin yhdeksänkymmentä kuntaa jonkinasteisia paineita tuloveroprosentin korotukseen on peräti yhdeksässäkymmenessä prosentissa kunnista arvoisa puhemies rinteen hallitusohjelman etupainotteiset mutta pysyvät menolisäykset kasvattavat kuntatalouden menoja viisisataakuusikymmentäviisi miljoonaa euroa vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolme tasossa hallitusohjelman kertaluonteiset menolisäykset lisäävät kuntatalouden menoja vuosittain noin kaksisataa miljoonaa euroa ajanjaksolla kaksituhattakaksikymmentä viiva kaksikymmentäkaksi vaikka pääosa uusista tehtävistä korvataan kunnille täysimääräisesti rahoitetaan osa kertaluonteisista menolisäyksistä vain yhden vuoden ajan käytäntö on valitettavasti osoittanut että osa kertaluonteisistakin hankkeista jää todellisuudessa pysyviksi arvoisa puhemies kuntatalous uhkaakin kriisiytyä pahoin ellei hallituksen seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoite toteudu ja kukaanhan meistä ei varmaankaan tätä halua kehotankin hallitusta kiinnittämään erityistä huomiota työllisyystoimiensa kustannustehokkuuteen ja luomaan yrityksillemme yrityksillemme aidot mahdollisuudet toimintansa kehittämiseen siitä hyötyisi kuntatalous kasvavien verotulojen muodossa ja tietenkin myös kuntien asukkaat peruspalveluiden säilymisen myötä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa puhemies ärade talman euroopan parlamentti ja neuvosto ovat neljästoista yhdettätoista kaksituhattakahdeksantoista antaneet asetuksen euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta ja neuvoston päätöksen kaksituhattakaksi satakahdeksankymmentäseitsemän yos korvaamisesta ja kumoamisesta asetusta aletaan soveltaa kahdestoista kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista eurojustin tehtävänä on tukea kansallisten viranomaisten välistä oikeudellista koordinointia koordinointia ja yhteistyötä joilla torjutaan terrorismia ja vakavaa rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta on tärkeää että eurojustille turvataan toimintaan riittävät resurssit lokakuun osa neuvostossa on hyväksytty eurojustia koskevat päätelmät joissa todetaan eurojustin olevan keskeinen eu tason toimija rikosprosessiketjussa eurojustissa on juuri otettu käyttöön terrorisminvastainen rekisteri jonka tarkoituksena on tukea jäsenvaltioiden toimia terrorismin torjunnassa kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi

hallituksen esityksen tavoitteena on tehdä eurojustia koskevaan lainsäädäntöön eurojust asetuksen edellyttämät muutokset selkeyden vuoksi eurojust asetuksesta aiheutuvat lainsäädäntömuutokset ehdotetaan tehtäväksi kumoamalla voimassa oleva eurojust laki ja säätämällä uusi eurojust asetusta täydentävä eurojust laki ehdotettu laki vastaisi sisällöltään monelta osin voimassa olevaa lakia asiallisesti eurojustin toimintaan ei ole eurojust asetuksen myötä tulossa suuria muutoksia nykyisessä lainsäädännössä ei ole kansallisella tasolla ilmennyt mainittavia ongelmia

ehdotettavassa laissa ei voimassa olevasta laista poiketen säädettäisi enää suomen edustajasta eurojustin yhteisessä valvontaelimessä sillä eurojust asetuksen mukaan henkilötietojen käsittelyn valvonta siirtyisi valvontaelimeltä euroopan tietosuojavaltuutetulle euroopan tietosuojavaltuutettu tekisi asetuksen mukaan tiivistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa joka suomessa on tietosuojavaltuutettu esitystä on pidetty lausuntopalautteessa kannatettavana ja hyvin perusteltuna esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia muihin lakeihin tehtäisiin lähinnä teknistyyppisiä korjauksia kiitos

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta valiokunnan puheenjohtaja niikko esittelypuheenvuoro olkaa hyvä

arvoisa puhemies etyjin suomen valtuuskunnan vuoden kaksituhattakahdeksantoista toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä ulkoasiainvaliokunta korosti etyjin merkitystä tärkeänä ja tarpeellisena järjestönä euroopan vakauden ja turvallisuuden vahvistamisessa jännittynyt kansainvälispoliittinen tilanne heijastui etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toimintaan kertomusvuonna keskustelua leimasivat ukrainan kriisi pitkittyneet konfliktit terrorismi ja muuttoliike etyjin toimintakenttä on hyvin laaja ja tämä näkyy myös parlamentaarisen yleiskokouksen työssä ulkoasiainvaliokunta piti hyvänä sitä että suomen valtuuskunta oli kertomusvuonna valinnut työlleen muutaman kärkiteeman ja painopistealueen joihin se työssään erityisesti keskittyi niitä olivat muun muassa rauhanvälitystoiminnan tukeminen aktiivinen osallistuminen vaalitarkkailuun naisten asema konflikteissa ja rauhanrakentajina sekä sananvapaus riippumattoman median turvaaminen ja toimittajien turvallisuus jotka ovat valiokunnan mielestä painopisteinä hyvin perusteltuja käsitellessään etyjin suomen valtuuskunnan vuoden kaksituhattakahdeksantoista toimintakertomusta ulkoasiainvaliokunta piti merkittävänä valtuuskunnan työtä rauhanvälityksen nostamiseksi yleiskokouksen toiminnan keskiöön valiokunta totesi että yksi keskeinen vaikuttamiskeino yleiskokouksen työssä on valtuuskunnan jäsenten hakeutuminen parlamentaarisen yleiskokouksen luottamustehtäviin ulkoasiainvaliokunta yhtyy tähän arvioon ja pitää merkittävänä sitä että kansanedustaja ilkka kanervan työ yleiskokouksen rauhanvälityksen erityisedustajana jatkui kertomusvuoden ajan

arvoisa puhemies valiokunta totesi että rauhanvälityksen merkitys onkin kasvanut suomen ulkopolitiikan yhtenä painopistealueena kertomusvuoden aikana eduskunnan epävirallinen rauhanvälitysverkosto myös aloitti työnsä ulkoasiainvaliokunta painotti käsittelyssään myös vaalitarkkailun merkitystä joka on tärkeä osa yleiskokouksen operatiivista toimintaa yleiskokous ennätti tarkkailla vaaleja kahdeksassa eri maassa huolestuttavana trendinä viime vuosina on ollut että ammattimainen vaalitarkkailu on ollut hyökkäyksien kohteena etyjin yleiskokouksen puheenjohtajisto on ottanut kantaa tähän ilmiöön ja todennut että ainoastaan kansainvälisillä järjestöillä on edellytykset harjoittaa uskottavaa vaalitarkkailua ja välttää sidonnaisuuksien syntymistä

venäjä yrittävät nyt lopettaa yli viisi vuotta jatkuneen sodan arvoisa puhemies vielä lopuksi etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen ja euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnassa on selkeä sisällöllinen kosketuspinta ulkoasiainvaliokunta pitää myönteisinä pyrkimyksiä tiivistää yhteistyötä ja vuoropuhelua suomen delegaatioiden kesken tämän kosketuspinnan hyödyntämiseksi näillä esittelysanoilla valiokunnan kannanottoehdotus on että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen k neljätoista kautta kaksituhattayhdeksäntoista